lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies viime aikoina olemme havahtuneet siihen että tällä menolla maailman merissä on enemmän muovia kuin kalaa vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä

siirtymään kokouksiin ulkopuolelle kiitos

kertakäyttöisten muovipakkausten syntyä ja niiden ympäristökuormitusta on vähennettävä sitä varten esitämme muovipakkausveroa vero koskisi kaikkia tuotteita joiden valmistukseen on käytetty muovia ja jotka on tarkoitettu säilyttämään tai suojaamaan myös muovipussit olisivat veron piirissä vero olisi jokaisesta muovipakkauksesta kaksi euroa kilolta veron yhtenä tarkoituksena on ohjata uusiomuovin käyttöön ja ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien kehittämiseen sen vuoksi kierrätysmuovi ja aidosti biohajoava muovi olisivat verovapaita vero ei myöskään koskisi panttipulloja tämä aloite muovipakkausverosta jätettiin helmikuussa osana vihreän eduskuntaryhmän muoviavausta jossa ehdotimme myös muita keinoja muoviroskan vähentämiseen ja muovin kierrätyksen lisäämiseen olenkin todella ilahtunut siitä että hallitus päätti nyt kehysriihessä ryhtyä selvittämään muoviveron käyttöönottoa toivon että tämä aloite avittaa hallitusta löytämään verolle hyvän toteuttamismallin arvoisa puhemies jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä että jätettä syntyy mahdollisimman vähän muovipakkausten ympäristökuormitus on merkittävä muovin raaka aineena on fossiilinen öljy eikä se maadu luonnossa valmistus kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa muovipakkauksia valmistetaan vuosittain valtavasti pelkkiä muovikasseja käytetään suomessa kolmesataa miljoonaa kappaletta vuosittain maapallolla tuotetaan muovia kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan miljoonaa tonnia ja suurinta osaa pakkauksista käytetään vain kerran maailman muovista mereen päätyy noin kymmenen prosenttia myös itämeri kärsii muovijätteestä sillä suomen rannikoilta löytyvästä roskasta noin kolme neljäsosaa on muovia meressä kaloja ja muita merieläimiä kuolee kun ne sotkeutuvat muovijätteeseen linnut kalat ja kaikenkokoiset merieliöt luulevat helposti muovia ruuaksi ne saattavat nääntyä nälkään kun muoviroska ei hajoa ruuansulatuskanavassa meristä muovi ei myöskään häviä vaan jauhautuu ajan kuluessa yhä pienemmiksi muruiksi eli mikromuoviksi ne keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä ja kulkeutuvat ravintoketjussa ylöspäin meidän jokaisen lautaselle muovia verotetaan jo nyt monissa euroopan maissa irlannissa otettiin jo viisitoista vuotta sitten käyttöön muovipussivero ja se on osoittautunut tehokkaaksi sillä muovipussien käyttö on vähentynyt yhdeksänkymmentä prosenttia sekä irlantilaiset itse että kaupat pitävät veroa järkevänä ja hyvänä muovipakkausvero olisi toimiva ratkaisu myös suomessa se vähentäisi muovipakkausten valmistuksen ja käytöstä poistamisen ympäristöhaittoja sekä lisäisi korvaavien ratkaisujen kysyntää arvoisa puhemies roskaantuminen ja muovijätteen päätyminen ympäristöön eivät voi jatkua nykyisellään kehityksen kääntämiseksi eivät riitä yksin kuluttajien kuluttajien valinnat vaan tarvitaan lainsäädäntöä suomelle tarvitaan oma muovistrategia kuten eu tasolla on jo tehty nyt sellaista onkin ryhdytty valmistelemaan ympäristöministeriössä muovitiekartan nimellä tiekartan on määrä hahmottaa sellaisia toimia joilla suomi voi vähentää muovijätteen ja roskan aiheuttamia haittoja tehostaa muovin kierrätystä ja edistää parempien tuotteiden suunnittelua toivon että ehdotuksemme muovipakkausverosta löytää tiensä suomen muovitiekarttaan sen vuoksi olisi hyvä jos muoviveroa päästäisiin selvittämään heti eikä vasta työryhmän lopetettua työnsä syksyllä kuten hallituksen kehysriihipäätöksessä todettiin sillä jos selvitys tehtäisiin nyt heti sen voisi ottaa myös mukaan tiekartan toimenpiteisiin kun sopiva malli löydetään toki toki olisi parasta jos muoviverosta päästäisiin sopuun eu tasolla ja suomen onkin edistettävä muoviveron käyttöönottoa eussa mutta sitä ennen suomi voi toimia edelläkävijänä ja ottaa muoviveron käyttöön kotimaassa tämä auttaisi myös yrityksiämme yrityksiämme pääsemään eturiviin siinä vaiheessa kun etsitään muoville korvaavia tuotteita olemme toimineet edelläkävijänä ennenkin nyt sen aika olisi taas

aivan loistava puheenvuoro ja toivoisi että tällaisia puheenvuoroja kuulisi useammin tässä tässä salissa en mene toistamaan mitä siinä sanottiin oli erittäin hyviä näkökohtia vaan toivon vain että nämä asiat nyt lähtevät meidän hallinnossa vahvasti eteenpäin

arvoisa rouva puhemies minusta tämä aloite on oikeanhenkinen meidän täytyy tänä päivänä miettiä entistä tehokkaampia keinoja miten tuemme ympäristöystävällisempää taloutta ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi kannustamme kiertotalouteen meillä on tässä sdpllä tiettyä edelläkävijyyttä olemme joskus puhuneet

arvoisa puhemies aikaisempi kansanedustaja esko seppänen totesi aikoinaan että turhakkeet kerskakkeet ja haitakkeet pitää laittaa kovemmalle verolle ja tässä on kysymyksessä nimenomaan haitake elikkä koko maailma on havahtunut ilmastonmuutoksen jälkeen seuraavaan tosi suureen ongelmaan elikkä siihen niin kuin tässä edustaja mikkonen totesi että maailman merissä on arvioitu olevan vuonna kaksituhattaviisikymmentä enemmän muovia kuin kalaa se on valtava katastrofiuhka ja siihen on reagoitava on tietysti tärkeää että lakialoitteella tämä asia laitetaan liikkeelle mutta tietysti hallitukselta pitäisi edellyttää ja edellytetään kyllä nopeaa toimintaa mihin täälläkin on viitattu tämähän tulee valtiovarainvaliokuntaan ja verojaoston pöydälle ja katsotaan miten pystytään tämän lakialoitteen kautta asiaa vauhdittamaan mutta tämä on todella sellainen ongelma johon on tartuttava heti ja viipymättä ja mahdollisimman

arvoisa rouva puhemies on hyvä kuulla että tämä vihreän ryhmän aloite muovipakkausverosta saa laajaa kannatusta maailma on hukkumassa muoviroskaan ja esimerkiksi muovipullo hajoaa luonnossa vasta viidensadan vuoden kuluessa pysäyttää tämä kehitys tehdä sellaisia politiikkatoimia että ihmisten on helppo arjessansa välttää muovia on hyvä että hallitus myös selvityttää muovipakkausveroa mutta esimerkiksi tämä esitys jonka edustaja mikkonen esitteli on jo ihan käyttövalmis esitys jonka voi ottaa pikimmiten käyttöön tämä esitys on osa laajempaa vihreän ryhmän muoviavausta helmikuulta ja muita ehdotuksia siinä on muun muassa se että kielletään mikromuovin lisääminen tuotteisiin tämä on myös pohjoismaiden neuvoston suositus pohjoismaisille hallituksille jonka ruotsi jo kiitettävästi on ottamassa käyttöön kesällä ja näin suomenkin täytyy tehdä ottaa pikimmiten käyttöön mikromuovin käyttökielto

historia edelläkävijyys panttipullojen kierrätyksessä siitä muut maat ovat vähitellen myös ottaneet mallia ja parempaan suuntaan on menty muistan kun perheeni vieraili yhdeksänkymmentä luvulla usein israelissa ja lähi idässä oli suuri ongelma nimenomaan silloin näitten muovipanttipullojen kanssa ei ollut sitä järjestelmää että saisi jotain rahaa siitä kun ne vie kauppaan kierrätykseen ja niitä pulloja oli pitkin poikin ympäri katuja

voidaan verojaostossakin tätä käsitellä sitä kauttahan se menee vaikka aloitteita yleensä emme kovin laajasti käsittele mutta tässä on yleisempää mielenkiintoa todellakin kun ajattelemme ympäristönsuojelua laajemmin saastuttajan pitää maksaa on puhuttu paljon esimerkiksi maailmanlaajuisesta carbon taxista hiiliverosta se olisi teoriassa hyvä jos

voitaisiin päästöille laittaa kunnon vero niin silloin markkinat alkaisivat toimia syntyisi syntyisi päästöjä vähemmän ja syntyisi myöskin nopeammin teknologiaa joka estää hiilidioksipäästöjä tässä on pienemmästä asiasta kysymys mutta totta kai tämä merissä me voimme suomen osalta löytää minä kannatan että selvitetään oman ratkaisumme ehkä kohdennetummin tähän kysymykseen

ympäristöasiat ovat tosi tärkeitä ja hyvä että suomessa on herätty vahvasti hoitamaan näitä asioita tulevaisuudessa ja tekemään toimia jotka vähentävät saasteita suuret maat monet teollisuusmaat saastuttavat valtavan paljon ja heidän osuutensa pitää olla vahva ympäristökysymyksissä krista mikkoselle sanon kiitoksen että on tuonut lakialoitteen muovista tämä on tosi tärkeä nimittäin ei ole ihmisille hyvä eikä eläimille että maailman merillä on roskamuovia joka saastuttaa ja tekee suuria ongelmia kaikille

vähätellessään omaa osuuttaan siinä että sdp jo kaksituhattayhdeksän esitteli vaihtoehtobudjetissaan pakkausveroa on mukavaa että sosiaalidemokraatit ovat voineet olla tässä innoittamassa vihreitä lakialoitteeseen ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen varmistaminen ovat niin tärkeitä asioita suomelle ja koko ihmiskunnalle että niiden tarkastelun tulisi olla johdonmukaisesti kaiken lainsäädännön uudistamista läpilyövä periaate ja tähän sdp myös pyrkii osana kohtapuoleen julkistettavaa vero ohjelmaa me otamme käyttöön systemaattisen periaatteen jossa jatkossa kaikkia verouudistuksia tarkastellaan myös kestävän kestävän kehityksen näkökulmasta

puhemies tämä ongelmahan on maailmanlaajuinen joitakin kuukausia sitten tapasin valokuvaajan joka oli huippuvuorilla kuvannut ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja hän kertoi että sielläkin rannat ovat täynnä jauhoksi jauhautunutta muovia suomi ei tietenkään ole pääosassa tämän globaalin ongelman aiheuttajana mutta me voimme olla suuri osa tätä ratkaisua en usko että pelkästään kierrätys ja sen sellaiset ratkaisut auttavat niitä toki tarvitaan mutta meidän on kehitettävä pakkausmateriaaleja jotka ovat biohajoavia ihan oikeasti biohajoavia sekään ei auta että teemme muovia vaikka puuraaka aineesta jos se se lopputuote sinänsä on ihan samaa muovia kuin kuin öljypohjainenkin muovi

puhemies ensinnäkin edustaja mikkoselta

että edustaja hassi pääsi tässä siihen avainkysymykseen eli todellakin on olemassa biohajoavia muoveja jotka ovat joko öljypohjaisia tai sitten biopohjaisia hajoavia muoveja biopohjaiset hajoavat muovit hajoavat hiilidioksidiksi ja vedeksi nopeammin kuin nämä muut ei biohajoavat muovit jos vain pystyttäisiin jotenkin ohjaamaan kulutusta vaikkapa kansainvälisen yhteistyön kautta kohti näitä biopohjaisia hajoavia muoveja ne ovat muun muassa selluloosapohjaisia biohajoavia muoveja

olisi huikea mahdollisuus meidän teollisuudelle ja bisnekselle tehdä uusia tuotteita muun muassa metsäteollisuuden tuotteita neste oyjkin on näitä paljon tutkinut että tässä on myöskin mahdollisuus luoda samalla liiketoimintaa ja vientiä suomelle